Liikenteen määrä lisääntyy jatkuvasti, joten nyt tarvitaan todella tehokkaita toimia, jotta päästöjen kasvu saadaan pysäytettyä. Meidän on pyrittävä yhtäältä siihen että meillä on entistä tehokkaampia vähäpäästöisempiä ajoneuvoja, meidän on löydettävä entistä ympäristöystävällisempiä polttoaineita ja toisaalta suunniteltava koko liikennejärjestelmä entistä tehokkaammin, ja tässä digitalisaatio antaa paljon mahdollisuuksia. On hyvä, että komissio on omassa ehdotuksessaan ottanut teknologianeutraalin lähestymistavan. Autonvalmistajille asetetaan nähdäkseni aika kunnianhimoiset tavoitteet mutta kuitenkin siinä aikataulussa, että ne on mahdollista saavuttaa. Ja autonvalmistajat itse voivat hakea sen parhaan teknologian, jolla tuo päästöjen vähennys voidaan toteuttaa. Tämä on oikea lähtökohta. On myös hyvä, että komissio haluaa tukea tutkimusta ja tuotekehitystä vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämiselle, muun muassa akkuteknologialle, sekä edistää edelleenkin näiden latauspisteiden ja tankkauspisteiden rakentamista eri puolille Eurooppaa. Kuitenkin on tärkeää samaan aikaan muistaa, että menee aikaa ennen kuin autokanta uudistuu, ja näin ollen kaikkein nopein tapa saada nyt nopeasti vähennettyä päästöjä on lisätä kehittyneiden uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä, koska niitä voidaan käyttää jo olemassa olevassa autokannassa. Olenkin aika pettynyt siihen, että komissio omassa uusiutuvan energian direktiivissään otti todella matalan tavoitetason uusiutuviin biopolttoaineisiin, näihin liikenteen polttoaineisiin, ja parlamentissa käydään nyt kyllä keskustelua juuri siitä, että tuota tavoitetasoa pitäisi voida nostaa. Se on mahdollista tehdä kestävällä tavalla ja se on kaikkein nopein tapa vähentää nyt päästöjä. Menee aikansa ennen kuin liikenne tulee sähköistymään, mutta on järkevää, että sitä myös edistetään.